talousvaliokunnan on annettava lausunto asian käsittely keskeytettiin kahdeksas yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa timo harakka johanna karimäen kannattamana ehdottanut että myös sosiaali ja terveysvaliokunnan työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ulkoasiainvaliokunnalle

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yhdeksäntoista

arvoisa puhemies kuten tunnettua kansalaisaloitteelle annetaan tässä talossa aika iso arvo ja näin tätäkin aloitetta käsiteltäessä on on tunnettu suurta suurta arvostusta aloitteen tekijöitä kohtaan ja asiantuntijakuuleminen on ollut sen mukaista kuitenkin asiantuntijakuulemisessa on käynyt varsin yksiselitteisesti ilmi että kyseessä olevaa kesäaikaa ja kesäajasta ohjaa yksiselitteisesti direktiivi joka on niin selkeästi minuutilleen kirjoitettu että siitä ei kansallisvaltio voi voi ilman ongelmia luopua tämä johtaa siihen että tämä kansalaisaloite hylätään tai esitetään hylättäväksi ja samoin samoin tähän liittyvät toimenpidealoitteet mutta asiantuntijakuulemisessa on saatu tietoa useista ongelmista

joihin tämä kesäaikaan siirtyminen johtaa siellä on muun muassa terveyshaittoja ihan taloudellisia haittoja ja jopa toimenpidealoitteessa viitattuja maatalouden haittoja esimerkiksi maitotiloilla lehmän utareet kun eivät tunne sitä kesäaikaan siirtymistä me olemme käsitelleet asiaa varsin perinpohjaisesti mutta

kuitenkin direktiivin ohjatessa tämä tulee tulee hylätä mutta se iso johtopäätös mikä on on vastaavanlainen kuin kansalaisaloitteesta tämä ydin tästä mietinnöstä kuuluukin seuraavasti valiokunta kuitenkin korostaa että valtioneuvoston tulee ryhtyä vaikuttamaan voimakkaasti ja aktiivisesti eu tasolla siten että kellojen kesäaikaan siirtämistä koskevasta kesäaikadirektiivin velvoitteesta luovutaan

ensisijaisena tavoitteena tulee olla että kellojen kesäaikaan siirtämisestä luovutaan yhtenäisesti koko euroopan unionin alueella direktiivin vaikutuksesta asia tulee hylätä mutta valiokunta suorastaan velvoittaa suomea ajamaan kyseistä

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat hyvät muut paikallaolijat tämä on kansalaisaloite jonka itse myös kansanedustajana allekirjoitin tämän kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli seitsemänkymmentätuhatta suomalaista ja itse asiassa merkille pantavaa oli se milloin näitä allekirjoituksia tähän kansalaisaloitteeseen tuli niitä tuli kansalaisaloite fi palvelun mukaan

muutosten yhteydessä aktiivisimpia päiviä olivat kahdeskymmenesseitsemäs lokakuuta yhdeksäs marraskuuta

sekä kaksikymmentäkolme kahdeskymmeneskuudes ja kahdeskymmenesseitsemäs maaliskuuta tämä jo yksin kertoo siitä että ajan muuttaminen ärsyttää suomalaisia mutta pelkästään ärsytyksestä tässä ei ole kyse itse olen tästä tehnyt ensimmäisen esityksen jo useita vuosia sitten ja tässäkin salissa on monia kollegoja jotka ovat tehneet esityksiä tyytyväinen että nyt myös kaikki suomen eu parlamentaarikot ovat liittyneet tähän rintamaan tämän järjettömän toiminnan lopettamiseksi suomihan siirtyy kesäaikaan maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja poistuu kesäajasta lokakuun viimeisenä sunnuntaina meidän ottaessamme toisen kerran kesäajan käyttöön tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi sitä perusteltiin silloin energiansäästöllä auringonvalon riittäessä myöhempään sekä aikaeron säilymisellä tärkeimpiin kumppaneihimme nykyisin kuitenkin maailma pyörii aika lailla kaksikymmentäneljä kautta seitsemän periaatteella ja tämä peruste on kyllä aika lailla vanha niin sanotulla virastotyöajalla ei ole enää suurta merkitystä digitalisoituneessa globaalissa tietoyhteiskunnassamme muutama vuosi sitten itse asiassa meidän aikaeromme venäjään kasvoi kahteen tuntiin kun tärkeä toivottavasti tulevaisuudessa myös tärkeä naapurimaamme otti kesäajan käyttöön pysyvästi eli tuokin peruste jota käytettiin tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi on hävinnyt terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan kesäaikaan siirtyminen häiritsee myös yöunta tekemällä siitä katkonaista kevyempää vaikuttaen samalla vireystasoon sekä työtehtävien suorittamiseen unitutkijat uskovatkin että kellojen siirtelyllä hankaloitetaan väestön rytmejä siinä määrin että kesäaikaan siirtymisestä saatavat hyödyt jos niitä on eivät ole edes sen arvoisia thln selvityksen mukaan kellojen kääntely häiritsee yöunta tekemällä siitä hyvin katkonaista pidemmälläkin aikajänteellä unitutkijat uskovatkin että olisi järkevämpää pysyä tässä yhdessä ajassa kellojen siirtämisestä johtuvat häiriöt havaitaan helpoiten kiireisessä ja vaativassa työssä ja lisäksi ne aiheuttavat fyysisiä sekä psyykkisiä oireita tutkimuksissa eli tämä perustuu tutkimukseen on havaittu että myös esimerkiksi sydäninfarktien määrä lisääntyy aina keväisin ja syksyisin kellojen siirron aikaan viime vuonna valmistuneessa saksalaisessa tutkimuksessa sydäninfarkteja tapahtui kellojen siirron jälkeisellä viikolla jopa kaksikymmentäseitsemän prosenttia enemmän kuin muuna aikana suomessa vastaavassa suomalaistutkimuksessa luku oli hivenen pienempi mutta kuitenkin merkittävä kasvua viisitoista prosenttia thln tutkimusprofessori tutkimusprofessori timo partosen mukaan kolmas tutkimus joka tehtiin tanskassa kertoo samaan aikaan myös masennuksen lisääntynevän useita viikkoja kellojen siirron ympärillä partonen totesikin samalla että kellojen siirtäminen aiheuttaa merkittäviä riskejä ihmisten terveydelle ja siitä olisi syytä luopua kellojen siirtämisestä johtuvat häiriöt havaitaan siis niin ihmisten työelämässä ja arjessa mutta myös niin kuin valiokunnan puheenjohtaja toi esille vaikkapa suomalaisen ruuantuotannon maitotilojenkin arjessa kesäaikaan siirtyminen on usein ongelma siis eläinten parissa erityisesti

niin kuin edellä kerroin tutkimusnäyttöä on paljon sen puolesta että kellojen siirtäminen kesäaikaan aiheuttaa pelkästään haittaa valiokunnan puheenjohtaja totesi että tämä kansalaisaloite teknisesti joudutaan hylkäämään sillä taustalla on eu tasoinen direktiivi vuodelta kaksituhattakaksi mutta itse pidän kuitenkin itse asiassa tätä valiokunnan mietintöä itse asialle myönteisenä valiokunta korostaa ja edellyttää että valtioneuvoston tulee ryhtyä vaikuttamaan voimakkaasti ja aktiivisesti eu tasolla siten että kellojen kesäaikaan siirtämistä koskevasta kesäaikadirektiivin velvoitteesta luovutaan ensisijaisena tavoitteena tulee olla että kellojen kesäaikaan siirtämisestä luovutaan yhtenäisesti koko euroopan unionin alueella itsekin pienen hetken tämän asian käsittelyssä valiokunnassa olin mukana ja pistin tyytyväisyydellä merkille sen että valiokunta kuitenkin alleviivasi että jos muilla eu mailla ei ole valmiutta tähän niin suomen pitää olla myös aktiivinen siirtymään tässä itse etunojassa yhteen aikaan mikä olisi perusteltua arvoisa puhemies tätä samaa sukua on myös ajatus siitä että meidän kannattaisi vaihtaa aikavyöhykettä ja toivon että myös tätä keskustelua suomessa käytäisiin enempi meidän kannattaisi vaihtaa aikavyöhyke euroopan kanssa yhteiseen se itse asiassa parantaisi meidän asemaa merkittävällä tavalla me olisimme ensimmäinen

mahdollista pyytää vastauspuheenvuoroja

arvoisa puhemies toivottavasti saan sitten

ilmaista hyvin tiiviisti arvoisa puhemies kannatan kesäajasta pois siirtymistä tämä liikenne ja viestintävaliokunnan mietintöhän on kuten tuossa edustaja heinonen äsken hyvin totesi käytännössä myönteinen kesäajasta pois siirtymiseen tässä tarvitaan nyt reipasta yhteistä eu vaikuttamista suomalaisilta mepeiltä ja muilta vaikuttajilta tästähän meillä on jo hyvää kokemusta lulucf direktiivin kohdalla kuten aikaisempi puhuja hyvin totesi kesäajan siirroilla ja kellojen siirroilla kesäajasta talviaikaan on kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja erityisesti tuotantoeläimiin maataloudessa arvoisa puhemies on pakko myöntää että nyt kun ollaan talviaikaan siirrytty niin itsestänikin tuntuu siltä että nyt ollaan niin kuin oikeassa ajassa ja omankin kellon kannalta oikeassa ajassa toivottavasti tämä asia etenee omalta osaltaan tälläkin päätöksellä

puhemies tämä aloite on todellakin tarpeellinen ja on tärkeää että tästä vanhasta jäänteestä vihdoinkin luovuttaisiin se hankaluushan tässä on ollut että tämä ei ole meidän maamme päätöksillä yksin toteutettavissa vaan että tässä tarvitaan eurooppalaista konsensusta siinä mielessä on tärkeää että tässä tässä aloitteen käsittelyssä ovat nämä nämä ponnet vahvat moni on pohtinut myös sitä olisiko sittenkin se oikea aika tämä kesäaika jolloin valoisuutta jäisi siihen iltapäivään enemmän pitäisikö sitten kellot pysäyttääkin siihen siihen kesäaikaan eikä talviaikaan sitäkin voisi pohtia siinä vaiheessa jos jos nyt sitten päästään tässä etenemään mikä se meidän aikavyöhykkeemme varsinaisesti on mutta itse kannatan lämpimästi tätä kellojen typerän siirtelemisen lopettamista sillä ei ole tänä päivänä sähkönsäästön tai muunkaan kannalta mitään merkitystä

tämä kansalaisaloite on sellainen jota lämpimästi kannatan kansalaiset tietävät jos ajatellaan nyt tätä eu direktiiviä joka tästä määrää taas sieltä tulee sellainen sellainen laki ja direktiivi joka aiheuttaa meille tällaisen pakollisen tarpeen että me emme voi mennä siihen vanhaan systeemiin takaisin

nyt on tullut valiokunnasta olen myös näkevinäni hyvin positiivisen kannan tähän kansalaisaloitteeseen siinä ihan todetaan että eu direktiivi määrää sen että tähän ei voi mennä suoraan mutta toiveissa

on kaikki suomen mepithän ovat tämän kannalla että että palautettaisiin tämä vanha aika takaisin niin kuin on todettu tästä hyötyisivät sekä ihmiset että eläimet

arvoisa puhemies jos en olisi eu kriitikko niin tällaiset kysymykset minusta eu kriitikon tekisivät masentavaa tässä kysymyksessä on nimenomaan eun toiminta voimmeko me löytää tällaista konsensusta toivoisin että eu maissa sellainen löytyisi mutta hyvin epätodennäköiseltä se vaikuttaa kyllä olen tässä sitä mieltä että vaikka valiokunnan mietintö on tälle positiivinen siinä mielessä että lähdetään neuvottelemaan eu tasolla ja se se on se ensisijainen tie niin kyllä suomen tässä täytyisi uskaltaa suoraan vain rikkoa tätä eu säädöstä kuka meistä uskoo että komissio laittaisi suomen jonkinlaiseen oikeusmenettelyyn sääntömenettelyyn tämmöisen kysymyksen takia ei missään tapauksessa meidän täytyy tällaisessa kysymyksessä uskaltaa näyttää että että me pidämme suomalaisten puolta siltä osin että kansa tukee tätä esitystä että kesäajasta luovutaan käsitykseni on se että osassa eu maita kansalaisten mielipide on aivan sama mutta tätä konsensusta ei pysty rikkomaan ellei joku uskalla toimia ensin

arvoisa herra puhemies täytyy nyt kiittää kyllä edustaja heinosen hyvää alustavaa puheenvuoroa siitä että eurooppa sairastuu ihmiset saavat sydänkohtauksia tämä ei ole terveyden kannalta mitenkään järkevää joskus on ollut perusteltua liike elämän kannalta että olemme yhdessä eurooppalaisessa ajassa tänä päivänä digitaalisuus hoitaa liiketoimintaa ihmisten liikkuvuus ei ole niin tärkeää ja se kohtaantuminen siellä on huomioitava että mietinnön lausuntoihin tuli paljon myöskin sanotaan nyt perhepäivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta lasten kouluun menemisestä ja siellä olevista oppimisvaikeuksista joita tulee tässä yhteydessä no toki vaikeuksia on myöskin eläintiloilla mutta mtklla ei ollut tähän mitään lausuttavaa se on etujärjestöltä ihmeellinen reaktio toivotaan edustaja mäkelä sanoi että sitten kun pysytään yhdessä ajassa ollaan kesäajassa ja se on oikea

arvoisa herra puhemies kuin maapallo on pyöreä tavallaan näiden aikavyöhykkeiden kannattaisi olla kyllä ihan ihan omalla paikallaan tunti sinne tunti tänne muutokset ovat aina jonnekin suuntaan ja kyllä ne ihmisten arkea koskettelevat toki tietysti tekniikka on tullut auttamaan sitten tuossa fyysisessä kellojen siirtämisessä ettei nyt tarvitse sitä yötä valvoa ja odottaa milloin se siirto pitää sitten lähteä tekemään arvoisa puhemies tähän kansalliseen itsekkyyteen ja tietyntyyppiseen kriittisyyteen euroopan unionin ja muihinkin maailman asioihin liittyen minäkin katson että on paikallaan että suomi edustaessaan omaa näkökulmaa vie sitä eteenpäin yhtenä esimerkkinä voin ottaa esimerkiksi tietotekniikan puolella nämä ö ja ä kirjaimet suomen olisi pitänyt alun perin aikoinaan lähteä siihen että meidän kansalliseen kielivalikoimaamme kuuluvat ääkköset ja öt ja niin edelleen eikä niin että ne ovat sitten pelkkiä a ja o kirjaimia tietyntyyppistä kansallista itsekkyyttä se on ihan hyväksi

puhemies kellojen siirtelystä on enemmän haittaa kuin hyötyä kannatan kellojen siirtelyn lopettamista ja kannatan tätä kansalaisaloitetta minulla on on ollut jo pitkään tapana sanoa että joka päivä tulee aina yksi syy erota eusta tässäkin eu kaventaa suomen poliittista liikkumavaraa päättää siitä asiasta siirtääkö suomi kelloja vai ei kellojen siirtely on harmonisoitu kaikkia jäsenmaita velvoittavalla eu direktiivillä tämä tarkoittaa että kaikkien eu maiden on siirryttävä kesä ja talviaikaan samana päivänä on hyvä että mepit ovat sitä mieltä että suomi voisi ajaa asiaa euroopan unionin neuvostossa ja yksi mahdollinen ratkaisu olisi että jatkossa jäsenmaat saisivat itse päättää siirtävätkö kelloja vai eivät

arvoisa herra puhemies on erittäin hyvä asia että tämä kansalaisaloite on aikanaan tehty ja saa myöskin arvoisensa käsittelyn itse lämpimästi toivon että tästä jatkuvasta kellojen siirtelystä edestakaisin päästään eroon ja luovutaan kyllähän tosiasia on että tämä liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö on todella painava sen lukee tarkkaan sehän lähtee siitä että liikenne ja viestintävaliokunta suhtautuu saamansa selvityksen perusteella myönteisesti kellojen kesäaikaan siirtämisestä luopumiseen ja myöskin mietinnössä todetaan että valtioneuvoston tulee ryhtyä vaikuttamaan voimakkaasti ja aktiivisesti eu tasolla jotta tästä jatkuvasta kellojen siirtelystä

suomalaisten meppien rooli on tässäkin asiassa tärkeä

puhemies on hyvä että tämä asia tuli kansalaisaloitteen kautta käsittelyyn nyt meillä on taas edessämme konkreettinen esimerkki siitä kuinka itsenäistä päätöksentekomme eu jäsenenä on kun direktiivi sanoo että kelloja käännetään niitä sitten käännetään haluttiin tai ei oli siinä järkeä tai ei

arvoisa herra puhemies olen itsekin tämän toimenpidealoitteen allekirjoittanut ja aivan kuten lähetekeskustelussa tuossa syksyllä totesin kannatan vahvasti kesäajasta luopumista tuon edustaja heinosen jälleen kerran seikkaperäisen puheenvuoron jälkeen on vaikeaa tuoda esille enää uusia tätä esitystä puoltavia puoltavia seikkoja vaikka nyt valiokunta mietinnössään toteaakin että tämä on eu vaikuttamisen kautta vietävä vietävä läpi niin näen että meidän meidän on syytä kaikissa eu pöydissä missä olemme olemme edistää tämän aloitteen etenemistä nämä kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset ovat ovat niin suuret että näen kyllä tämän aloitteen edistämisen varsin arvokkaana jos ministeri berner olisi täällä ollut paikalla onkin täällä paikalla niin olisin esittänyt kysymyksen tuli juuri kuin pyynnöstä olisin esittänyt kysymyksen miten todennäköisenä pidätte tätä aloitteen etenemistä eussa joka tapauksessa yhdyn yhdyn vahvasti tähän aloitteen henkeen

on mukavaa ja miellyttävää lukea valiokunnan mietintöä se on lyhyt mutta ytimekäs ja siinä käy asia todella hyvin ilmi tämä kellojen kääntö on sellainen asia että se on tullut kautta vuosien vastaan tuolla ihmisten kanssa keskustellessa ja siinä myös konkreettisesti kansalaiset ovat huomanneet kuinka vahva vaikutus ja miten suuri merkitys eu direktiiveillä on tavallisen kansalaisen arkeen myös meillä suomessa

ja se on silloin tunti enemmän työaikaa

herra puhemies on hyvä että tällainen aloite on tehty ja kannatan sitä lämpimästi sitä että euroopan unioni on näissä asioissa lähtenyt sellaiselle linjalle että lähdetään jopa ajan kanssa kilpailemaan en pidä kovin hyvänä enkä ollenkaan hyvänä toivon että euroopan unionissa meidän meppimme europarlamentaarikot pontevasti ajavat tätä kesäajan poistamista kokonaan että meillä olisi euroopassa yksi yhteinen aika kaikille ja toivon samalla hartaasti että euroopan unioni keskittyisi niihin olennaisiin asioihin mitä siellä varmasti työpöydillä riittää aivan riittävästi ja lopetettaisiin tämmöinen turhanaikainen kellojen siirtely ja niiden asioiden kanssa pyöriminen koska todellakin kun katsoo noita asioita mitä euroopassa tällä hetkellä tapahtuu siellä on on pikkasen isompaakin tekemistä että tällaiset jonninjoutavat asiat heitettäisiin romukoppaan ja annettaisiin kellon käydä rauhassa ja ihmisten olla rauhassa sillä olisi paras kansanterveydellinen lopputulos joka tapauksessa

puhemies täällä on paljon moitittu euroopan unionia siitä että meillä on kesäaika kannattaa kuitenkin muistaa että me olimme euroopan unionin jäseniä jo silloin kun kesäaikadirektiivi määrättiin eli me olimme itse päättämässä sitä kesäaikaa ja me olemme ihan yhtä vastuussa kuin kaikki muutkin mutta onneksi sen minkä me olemme itse pieleen säätäneet me voimme myös itse eu tasolla korjata sen verran haluan kyllä edustaja hoskosta oikaista että tämä ei ole pikkuasia tämä on iso terveysasia tämä on iso talousasia ja tämä on iso riesa suurelle osalle ihmisistä

arvoisa puhemies kansalaisaloite on kannatettava ja liikenne ja viestintävaliokunta on tehnyt tässä hyvää huolellista työtä oli itsellenikin oikeastaan yllätys kuinka paljon kellojen siirtelyllä on myös terveysvaikutuksia ja vaikutuksia talouteen vaikutuksia eläimiin vaikutuksia ihmisiin jotkut ovat paljon herkempiä kuin toiset minusta on tärkeää nyt kun meppimme ovat tässä yksituumaisia ja suomen eduskunnassa on vahva tahto luopua kellojen siirtelystä että tätä viestiä viedään vahvasti haluaisin nähdä senkin että muissa maissa syntyisi tällainen vastaava kansanliike ja tahto luopua

arvoisa puhemies tosiaan tästä keskustelustakin huomaa että vaikka teknisesti tämä aloite joudutaan hylkäämään niin

tästä keskustelusta voidaan päätellä että henkisellä tasolla tämä on kansalaisaloite jonka eduskunta hyväksyy kaikki yksimielisesti valiokunnassa päätyivät tähän johtopäätökseen ja kuten huomataan salista koko eduskunta on samalla kannalla tästä tulee historiaan jäävä

tässä vaiheessa myönnän vielä puheenvuoron ministeri bernerille kaksi minuuttia
arvoisa puhemies yhdyn edustaja jalosen juuri käyttämään kun kyseessä on kansalaisaloite jonka valiokunta on ottanut myönteiseen käsittelyyn ja jota täällä salissa puolletaan silloin minä myöskin otan sen vastaan ja tartun asiaan minulla on tapaaminen ei ensi vaan sitä seuraavalla viikolla komissaarin kanssa ja siinä on ensimmäinen mahdollisuus käydä tästä asiasta keskustelua me myöskin teemme ministeriöstä käsin yhteydenoton komissioon jolta pyydämme asian selvittelyä ja sitten katsotaan miten prosessi lähtee liikkeelle sitoudun henkilökohtaisesti siihen että vien tämän asian eteenpäin myöskin eussa kiitos